Arvoisa puhemies, massiivisen ja laittoman maahanmuuttovyöryn edessä EU on ollut täysin kyvytön toteuttamaan edes perustehtäväänsä eli suojelemaan naisiaan ja lapsiaan. Oulussa tapahtuneet lastenraiskaukset ovat tästä vain yksi järkyttävä esimerkki. Suomen EU puheenjohtajakaudella ei vastata eurooppalaisten huoliin hallitsemattoman maahanmuuton suhteen, vaan pahennetaan tilannetta pysyvällä haittasiirtolaisuudella tätähän Suomen sisäministeri Ohisalo ajaa. Rinteen hallitus ei elä todellisuudessa, vaan monikulturalismin utopiassa. On naiivia ajatella, että jatkuva kehitysavun määrän nostaminen vähentäisi muuttoliikettä Afrikasta Eurooppaan. Suomen tulisi keskittyä Itämeren suojeluun eikä tukea ihmissalakuljetusta Välimerellä. Ilmastokysymys on tärkeä, ja tähän haasteeseen tulee kyllä vastata järkevällä tavalla puolustaen Suomen ja Euroopan teollisuutta. Suomen tulisi vaatia myös EUlta esimerkin voimaa ilmastokysymyksessä ja ehdottaa, että lopettaisimme tämän ravaamisen Brysselin ja Strasbourgin välillä. Jos ranskalaiset eivät tähän suostu, niin pysytään sitten täällä Strasbourgissa.

EU parlamentin on näin toimiessaan turha valittaa oikeusvaltion tilasta eräissä EU jäsenvaltioissa. EU parlamentin pitäisi ensin itse noudattaa demokratian henkeä ennen kuin se lähtee neuvomaan muita. On irvokasta puhua samaan aikaan demokratiasta ja sananvapaudesta, kun EU parlamentti on nimenomaan tuhoamassa niitä molempia heiltä, jotka ovat eri mieltä. Me emme edusta täällä itseämme, me edustamme kansaa. Mikään tekosyy ei oikeuta tällaisiin toimiin, ainakaan totalitarismia ei torjuta totalitarismilla. EUn tulisi johtaa omalla esimerkillään, ei herroina halliten. Aikooko Suomi vaatia, että EU budjetti pienenee ja Suomen nettojäsenmaksuosuus pienenee? Aikooko Suomi vaatia, että EU puolustaisi vapautta, sananvapautta, demokratiaa ja eurooppalaisten ihmisoikeuksia? Olisiko nyt Suomen aika ensimmäistä kertaa ajaa Suomen etua EUssa ja nostaa puheenaiheeksi Suomi eikä Afrikka? Täällä on muuten yllättävän vähän europarlamentaarikkoja paikalla. Näin vähän Suomi muuten kiinnostaa EUssa.